Arvoisa puhemies, seuraava huippukokous ei ratkaise talouskriisiä eikä nuorisotyöttömyyttä.

Kansalaisille ja nuorille on kerrottava totuus, että kriisi jatkuu ja että on mahdollista ja itse tätä pahoin pelkään että nuorisotyöttömyys tästä vain kasvaa.